Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, on hyvin arvokasta, että olette täällä pohtimassa Euroopan tulevaisuutta yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että kun pohdimme, mihin Euroopan tulevaisuus perustuu, sen on pohjauduttava eurooppalaisiin arvoihin. On tärkeää, että puolustamme kansanvaltaa, vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota.

Tiedämme, että vapaa, riippumaton, moniarvoinen lehdistö ja media ovat tärkeä demokratian peruskivi, jota meidän on puolustettava kaikkialla Euroopassa.

Toivon, että saamme myös Belgialta vahvan tuen siihen, että investointeja nuoriin ja nuorten tulevaisuuteen jatketaan.

On hienoa, että komissio ehdotti, että Erasmus vaihto ohjelma kaksinkertaistetaan.

Samoin investointeja tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin on jatkettava.